Toisaalta naisilla on aivan keskeinen rooli myös kestävien kulutus ja elämäntapojen rakentamisessa, kestävässä yhdyskuntasuunnittelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi, kuten tässä mietinnössä sanotaan, on erityisen tärkeää, että naiset voivat olla vahvemmin mukana päätöksenteossa ja tekemässä myös ilmastopoliittisia valintoja. Olen tyytyväinen, että naisten aseman vahvistaminen poliittisesti ilmastopolitiikassa tuli myös keskeisesti parlamentin tahdoksi.